Erityisesti minua kiinnostaa, kuinka pienemmät yritykset ovat pärjänneet. Mietinnössä viitataan sinänsä ansiokkaasti pk yrityksiin, niiden tarpeisiin ja erityisiin olosuhteisiin. Siinä ei kuitenkaan ole kovin syvällistä analyysia siitä, mitä palveludirektiivi on loppujen lopuksi aiheuttanut erikokoisille yrityksille ja eri toimialoille. Tästä kaipaisin paljon tarkempaa tietoa. Tietoa ei ole muun muassa siitä, miten pk yritykset ovat lisänneet rajatylittävää toimintaansa.